Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Vapaa liikkuvuus kuuluu niihin perusvapauksiin, joille koko Euroopan unioni on rakennettu. Se on saavutus, josta voimme olla ylpeitä, mutta on muistettava, että vapauden erottamattomana kumppanina kulkee aina myös vastuu.

Uudessa rajavartiojärjestelmässä ei ole kyse siis ainoastaan laittoman maahanmuuton estämisestä, vastuullamme on myös huolehtia muuttajien suojelusta, varsinkin kun he taittavat matkaa meritse. Viimeaikaiset traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla osoittavat, että suojelu on todella tarpeen.